En ole oikeastaan ihan varma siitä, tuliko Teidän kysymyksenne kokonaan tulkattua.

Jos kysyitte sitä, totta kai, ja se voidaan tuoda.